Ensinnäkin kaikki taulukot osoittavat, että komissio kuuntelee lähinnä suuryrityksiä, kun se valmistelee direktiivejä. Tähän täytyy saada muutos, pieniä ja keskisuuria yrityksiä pitää myös kuulla.

Tällä hetkellä suuret kansainväliset yritykset voivat joko omien sivukonttoreidensa tai pankkien avulla kiertää veroja. Tämä johtaa siihen, että suuri yritys ja pieni yritys eivät voi tasavertaisesti kilpailla keskenään. Pieni yritys ei halua eikä voi kiertää veroja, mutta monet, eivät kaikki, mutta useat suuret yritykset kiertävät veroja. Tämä on yksi syy siihen, miksi Eurooppaan ei synny riittävästi uusia pieniä yrityksiä.